päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

kysymyksen esittäjä sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ja siellä edustaja taavitsainen
arvoisa puhemies hallitus on leikannut pienituloisilta syventäen köyhyyttä ja lisäten ihmisten maksuvaikeuksia yli puoli miljoonaa suomalaista on joutunut ulosottoon pienituloisia eläkeläisiä työttömiä ja vammaisia on joutunut korkeiden sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen takia häikäilemättömien perintätoimistojen armoille ja ulosottoon lapsiperheet eivät saa sähkösopimusta kotivakuutusta tai muuta välttämätöntä asiaa maksuhäiriömerkinnän takia vuosittain liki neljäsataatuhatta ulosottoasiaa tulee valtakunnanvoudille sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen vuoksi tämä on järkyttävä tilanne oikeusministeri mitä aiotte tehdä jotta ihmiset eivät luisu ulosottoon vain välttämättömien terveydenhoitokulujen takia

ulosottoasiakkaiden määrä ja velkaongelmien määrä kasvanut voimakkaasti eikä pelkästään tiettyjen julkisten palveluerien maksujen osalta vaan kulutusluottojen ja monien ihan arjen taloudenhallinnan asioiden osalta eli ongelma on paljon laajempi nyt täytyy tietysti käydä keskustelua sosiaali ja terveysministeriön kanssa siitä miten siellä palvelumaksukäytännöt etenevät asiakasmaksujen osaltakin tietysti täytyy normaalia perintäkäytäntöä noudattaa ja kunnat vastaavat siitä että niissä asianmukaisesti menetellään me teemme jatkuvasti seurantaa oikeusministeriössä että käytännöt ovat asianmukaisia näissä perintäkysymyksissä eli jokaisen ihmisen joka joutuu perintätilanteeseen ulosotossa tilannetta täytyy katsoa inhimillisesti lainsäädännön mukaisesti minä luulen että tätä lainsäädäntöä joudutaan joka tapauksessa päivittämään tulevina vuosina aika reilustikin koska tämä ongelma paisuu koko ajan

arvoisa puhemies suomeen on syntynyt massatyöttömyyden rinnalle massaulosotto ongelma moni on menettänyt terveytensä ja työkykynsä talousvaikeuksien vuoksi he ovat joutuneet ikuiseen velkavankeuteen ja elävät yhteiskuntamme ulkoreunoille syrjäytettyinä voi sanoa että on kyse kansallisesta hätätilasta satojatuhansia eläkeläisiä työttömiä lapsiperheitä ja nuoria ja jopa alaikäisiä lapsia on härskisti toimivien perintäyhtiöiden armoilla jotka myyvät näiden pienten ihmisten velkoja toisilleen perivät velkoja moneen kertaan dokumentteja veloista ei löydy eivätkä velat vanhene säädetyssä ajassa esimerkiksi eräs suomessakin toimiva perintäyhtiö on saanut usassa kahdeksankymmenen miljoonan dollarin sakot laittomasta perinnästä aivan samaa toimintaa yritys harjoittaa suomessa arvoisa oikeusministeri aiotteko tehdä erityistarkastuksen perintäyhtiöiden toimintaan
arvoisa puhemies perintätoiminta suomessa on erityissääntelyn kohteena ja niitä käytäntöjä joita siellä kentällä harjoitetaan tarkastellaan koko aika osittain oikeusministeriössä osittain työ ja elinkeinoministeriössä nyt kun ongelma kasvaa koko ajan ulosoton osalta niin ensisijaisen pääpainopisteen pitää kaikissa se kuinka pystytään ennalta ehkäisemään ihmisten joutumista velkakierteeseen ja ylivelkaantumisen tilanteeseen ei pidä lähtökohtaisesti sanoa sitä että että velan ottaminen olisi lähtökohtaisesti pahasta koska ihmiset tarvitsevat rahaa asuntoon tai kulutusluottoihin tai muihin mutta jos taloudellisen hallinnan menettäminen on yhä useamman ihmisen arkea niin silloin meillä on ongelmia aivan siellä perustavanlaatuisessa taloudenhallinnan osaamisessa jopa kouluissa pitäisi ehkä näitä asioita vahvistaa ja siinä yhteydessä myös tarkastella miten ylivelkaantumisen sääntelyä hoidetaan mutta ongelma on tällä hetkellä paljon syvällisempi kuin pelkästään maksukyvyttömyyssääntelyyn liittyvä

arvoisa puhemies viime vaalikautena silloinen hallitus teki uuden lainsäädännön jossa tämä pikavippiyhtiöiden koronkiskonta laitettiin kuriin ja säädettiin tämä viidenkymmenen prosentin korkokatto ja lainan määrän piti olla sitten vähintään kaksituhatta euroa jotta sen korkokaton pystyi ylittämään nyt nämä pikavippiyhtiöt ovat järjestään kiertäneet tätä lakia myöntämällä kahdentuhannen euron lainaa ja ottamalla edelleen jopa tuhansien prosenttien korkoja mitä hallitus tekee tälle kiertämiselle tämä ongelma ei ole poistunut toinen asia on se että hyvin monet nuoret eivät hallitse rahankäyttöä kuinka johdonmukaista on sellainen linja että nuoret joilla ei ole lainkaan tuloja valmistuneet mihinkään ammattiin tai muutoinkaan pysty elättämään itseään pystyvät ostamaan osamaksulla jos jonkinnäköisiä ostoksia hyvin kalliilla korolla mutta sitä ei millään tavalla valvota tai säädellä voitaisiinko jollakin muullakin kuin valistuksella ohjata tätä ylivelkaantumista varsinkin nuorten ihmisten

osuu asian ytimeen eli täytyy olla ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä kasvatuksen osaamisen osalta viime kädessä jokainen kansalainen on ensisijaisesti itse vastuussa oman talouden hallinnan kysymyksistä ja tämä on erityisesti nuorille tärkeä signaali mutta valtiovallalla kunnilla maakunnilla on tässä tärkeä rooli eli epäterveet käytännöt täytyy pystyä kitkemään esimerkiksi kulutusluottomarkkinoilta pois jotta ihmiset eivät ajaudu näissä asioissa ongelmiin pikavippikysymyksen olen ottanut uudelleen valmisteluun oikeusministeriössä katson että asiassa täytyy tehdä uudelleenarviointia ja kevään aikana siitä tehdään linjauksia samoin myös muut asiat jotka liittyvät ylivelkaantumisen ennaltaehkäisyyn ja jälkihoitoon tarkastelemme konkurssimenettelyä tällä hetkellä ja toin jo silloin viime vuoden puolella ulosoton kannustinloukkuihin liittyvän asian tänne joka onkin salissa saanut laajaa

arvoisa puhemies monelle velalliselle työllistyminen on hankalaa siinä mielessä että että suojaosa jälkeen esimerkiksi tulojen kehityksestä tai työmarkkinatuen kehityksestä henkilö joka saa pientä palkkaa voi olla siinä tilanteessa että että vouti vie pienestä palkasta yhteensä verotuksen kanssa jopa yhdeksänkymmentä prosenttia että jää hyvin pieni pieni osa palkasta jäljelle voudin voudin puuttumisen jälkeen on puhuttu pitkään siitä että suojaosaa kannattaisi nostaa niin että aina kannattaisi ylivelkaantuneenkin mennä töihin ja sitoutua velan maksuun onko hallitus harkinnut sitä että voitaisiin suojaosaa nostaa esimerkiksi sillä sillä tavalla että jos henkilö sitoutuu pitkän pitkän velan tai lainan kohdalla velkajärjestelyihin ja aidosti maksaa sitä pois voitaisiin porrastetusti jättää siitä palkasta enemmän käteen tämmöisen suojaosuuden muodossa

kysymys tällä hetkellä suomella on kaksi megatason ongelmaa työllisyysasteen nostaminen jossa täytyy tehdä lisää toimenpiteitä kaikilla rintamilla ja samaan aikaan kasvava kotitalouksien velkaantumisongelma tämä yhtälö

ylivelkaantuneessa tilassa kannusteet ottaa vaikka pätkätyötä vastaan voivat olla hyvin hyvin heikot tämän takia halusinkin viedä eteenpäin kannustinloukkuja purkavaa esitystä kävimme perusteellisen pohdinnan oikeusministeriössä siitä olisiko tämä suojaosuuden korottaminen vai joku muu mekanismi se paras lääke juuri niille henkilöille joilla kannustinloukku on suurimmillaan ei niille ketkä saavat kenties suurta palkkaa tai ovat jo muutenkin vakituisissa korkeapalkkaisissa viroissa tämä pohdinta johti siihen että meidän kannatti tehdä ennemminkin näiden lykkäyskuukausien lisäämisen kautta tämä esitys joka on käsittelyssä eduskunnassa kuin suojaosuuden korottamisen kautta koska suojaosuus liittyy kaikkien myös suurituloisten palkkoihin ja se saattaisi aiheuttaa pienituloisille muun muassa näitten maksuhäiriömerkintöjen osalta erittäin

pysytään minuutissa

puhemies talous ja velkaneuvontaan täytyy tulevina vuosina panostaa yhä enemmän ennalta ehkäisevään neuvontaan ihmiselle siinä tilanteessa kun voidaan vielä estää velkakierre ja inhimillinen ahdinko juuri siinä vaiheessa täytyy olla paukkuja nyt talous ja velkaneuvonnassa on ollut tilanne että resurssit eivät ole olleet riittäviä viime vuosina ja nyt kun tämä siirto tapahtuu niin resurssit pysyvät edelleen kohtuullisella tasolla ja yritän hankkia tähän lisää resursseja kaikista muista taloushaasteista huolimatta joita tässäkin salissa on käsitelty yritän saada tähän lisää resursseja ennen kaikkea sen takia ennalta ehkäisevälle puolelle eikä niinkään sinne voudinviraston ja ulosoton ja käräjäoikeuksien puolelle silloin ollaan jo ripauksen verran

arvoisa rouva puhemies taloussanomat kertoi että noin kolmannes ulosottomiesten palkasta tulee provisioista se määräytyy sen mukaan kuinka paljon velallisilta saadaan perittyä velat pitää saada hoidettua se on selvä mutta velkojen perintä ei saa aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita velalliset ja velkaantuneet yrittäjät ajautuvat joskus pitkiinkin ulosottokierteisiin joista on hyvin hankala päästä irti ulosottomiesten provision eli perimispalkkion maksaa suomen valtio suomen etu olisi että ylivelkaantuneet tai konkurssin tehneet yrittäjät selviäisivät veloistaan mahdollisimman nopeasti ja he pääsisivät pian takaisin työelämään kysynkin asianomaiselta ministeriltä eli ministeri häkkäseltä onko ulosottomiesten provisiopalkkaus kohtuullinen järjestely teidän mielestänne onko valtion mahdollista puuttua ulosottomiesten palkkauksen perusteisiin

arvoisa puhemies ihminen kokee ulosoton aina epäonnistumisena jota leimaa myöskin häpeäntunne ja voimattomuus omien asioiden hoitamisessa näitä ihmisiä pahasti velkaantuneenakin on kohdeltava inhimillisesti kuten totesitte se vaatii kasvotusten kohtaamista se vaatii sitä että keskustellaan ja pyritään vaikeitakin asioita selvittämään yhdessä nyt kuitenkin ulosottotoimipisteitä ollaan vähentämässä esimerkiksi satakunnassa ulosottoa keskitetään poriin vannotaan näiden sähköisten palveluiden nimiin nämäkin ihmiset kaipaavat kuitenkin kohtaamisia ovien sulkemisten sijaan arvoisa ministeri miksi ulosottoa nyt näin keskitetään häätöjä ei kai voida jatkossa tehdä sähköisesti

puhemies ulosoton puolella on tilanne siis se että viranomaiset ovat tehneet asiantuntija arvion ulosoton rakenteiden uudistamisesta jatkossa niin että tiukassa taloustilanteessa pystyttäisiin edelleen turvaamaan hyvin toimiva ulosotto tässä maassa ja hyödyntämään digitalisaatiota uutta teknologiaa niin että ulosotto toimisi edelleen hyvällä tasolla tämä on vasta pohjaesitys valtakunnanvoudinvirastolta ja nyt ryhdytään käsittelemään sitä onko siinä perusteita ja miltä kentällä näyttää tilanne ja muuta mutta mitään sellaista uudistusta ei tule jossa ulosoton toiminnan laatu jostain syystä heikkenisi tai jolla ei saavutettaisi niitä hyötyjä joita yritetään saada mutta oikeuden hallinnonala joutuu tekemään uudistuksia ottamaan uutta tekniikkaa teknologiaa käyttöön ja samaan aikaan pyrkii talouspaineista huolimatta pitämään huolta että palveluvelvoite mikä on sinänsä velkojille mutta myös kansalaisille pystytään turvaamaan
yritetään tuota minuuttia pitää

tosiaan joka kymmenes suomalainen on ollut vuoden aikana ulosotossa se on järkyttävä luku on hyvä että ministeri oli herännyt huomaamaan että ulosotossa olevan työttömän ei käytännössä kannata ottaa vastaan pienipalkkaista työtä ja silloin hallitus esitti että vuoden työttömyysjakson jälkeen lykkäys olisi mahdollista mutta miksi odottaa se vuosi

joka ottaa vastaan pienipalkkaista työtä olisi oikeutettu saamaan tällaisen lykkäyksen niin että kun meillä on yhteinen työ taistella kestävyysvajetta vastaan ja korottaa työllisyysastetta niin jokainen saataisiin työhön ja ihminen saisi itselleen mahdollisuuden ottaa elämänsä haltuun ja uuden

puhemies niin salissa olijat hyvin tietävät kannustinloukkujen purkaminen on hyvin vaikea ongelma ensinnäkin sen takia että monet näistä hankkeista maksavat erittäin paljon jos ne tehdään könttäsummaperiaatteella eli kaikille kohdistaen sen takia näitä täytyy jonkin verran rajata jotta löydämme juuri ne tapaukset ja joilla on se hankalin tilanne olemassa ja olen aivan varma siitä ei varmaan tässä salissakaan ole epäilystä että sitä seurattaisiin ja tarkkailtaisiin että täytyykö tehdä muutoksia laajentaa sitä vielä että onko tavallaan haaste vielä suurempi minä

rouva puhemies pienten eläkkeitten ja sosiaalitukien sekä toisaalta suurten lääkekulujen kanssa kamppailevat ihmiset ovat joutuneet ahdinkoon olen saanut hätääntyneitä yhteydenottoja siitä että omaishoidon tukea on vaihtelevasti eri puolilla maata ruvettu ulosmittaamaan ja omaishoidon tuki on kuitenkin tällainen sosiaaliperusteinen tuki aivan kuten asumistuki taikka vaikka lapsilisät joita ei ulosmitata nyt haluaisinkin kuulla hallituksen kannan aiotteko nyt selventää tätä käytäntöä eri puolilla maata tällä hetkellä

arvoisa puhemies nyt täytyy sanoa että en tiedä minkälaisista yksittäisistä tapauksista on tässä kyse mutta kevään aikana käymme nyt ulosoton muutenkin laajoissa uudistuksissa läpi sitä miten eri käytännöt saattavat erota siitä mikä on lainsäädäntö en sano tässä mitä ehkä yksittäisiä virheitä on tapahtunut mutta teemme kartoitusta siitä tällä hetkellä ja nimenomaan pienituloisten osalta esimerkiksi tiettyjen maksujen menemisestä ulosottoon tai merkintöjen aiheuttamista ongelmista ja muista teemme tästä perusteellista kartoitusta tällä hetkellä en uskalla luvata sitä mitä muutoksia tehdään koska täytyy myös pitää huolta siitä että jos henkilö on velkaantunut niin silloin lähtökohtaisesti pitää myös kyetä velat maksamaan se järjestelmä perustuu luottamukseen muuten pienituloiset muut ihmiset jotka hoitavat asiansa kunnolla eivät välttämättä saisi lainaa kunnolla mutta kaikessa täytyy olla oikeus ja kohtuus ja tarkistamme sen miten nämä menettelyt toimivat
seuraava kysymys perussuomalaisten eduskuntaryhmä edustaja meri pyrimme kaikille ryhmille tänään antamaan kysymyksen
rouva puhemies lähes viikoittain viimeksi eilen luemme lehdestä epäilyä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä on tilanteita joissa törkeitäkään tekomuotoja ei ole tulkittu raiskauksiksi ja tekijä on selvinnyt ehdollisella tätä käyty vuosia tästä johtuen perussuomalaiset vaativat hallitusohjelmaan muun muassa että rikoslain ensikertalaisuussäännöksiä ja lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa tarkistetaan nyt elämme vuotta kaksituhattakahdeksantoista pian on kolme vuotta mennyt tuosta hallitusohjelman kirjauksesta kysyn nyt ministeri häkkänen teiltä koska näitä esityksiä alkaa tulla todellakin toivon että älkää vastatko että selvitykset ovat kesken koska nyt hallituksella on ollut hyvin pitkään aikaa valmistautua tähän milloin saamme esityksiä siitä että

rangaistukset nousevat ja sieltä poistuu näitä epäkohtia joista me saamme lukea muun muassa hyvin pienten lasten

arvoisa puhemies tässä salissa on varmasti aika laaja yhteinen ymmärrys ja käsitys että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat äärimmäisen tuomittavia ei siitä ole myös sen tarkastelun joka on käynnistetty oikeusministeriössä perusajatus on se että se johtaa tiettyihin kiristyksiin tämä on myös ministerinä minun linjani mutta kuten hyvin edustaja meri juristina tietää asiat täytyy selvittää perin pohjin ennen kuin linjataan minkään mediaotsikon tai iltapäivälehden uutisoiman tuomioistuintapauksen perusteella en aio rikoslakia muuttaa vaan teemme sen perusteellisen huolellisen analyysin kautta ja arvioimme myös viime vuosina tehdyt merkittävät muut lainsäädäntöuudistukset joiden vaikutuksia on vasta viime aikoina arvioitu perusteellinen pohdinta on loppusuoralla ministeriössä ja aivan lähiaikoina tullaan ilmoittamaan johtopäätökset
siitä sitten pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies no sain vastauksen siitä että asia on selvityksessä johan se on siellä ollut tosiaan kohta kolmisen vuotta meidät on valittu jokainen tänne eduskuntaan niin että meiltä kysyttiin kentillä mitä mieltä te olette näistä asioista ja aika moni kertoi kokevansa että erityisesti lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat rangaistusasteikkoja tulee nostaa toivoisin että ministereillä olisi omiakin mielipiteitä ja toivoisin ettei aina sanottaisi että joku selvitys on kesken katsotaan nyt ehtiikö vaalikausi loppua kun tätä vain siirretään ja siirretään tästä on on ollut myös kansalaisaloite samaten tämä ensikertalaisuuteen liittyvä ongelma että se kolmen vuoden välein nollautuu ja oletkin rikoksentekijänä ensikertalainen on hallitusohjelmassa ja siihenkään ei ei ole mitään muutoksia eikä vastauksia tullut sisältääkö tämä teidän tulossa oleva uudistuksenne myös muutoksia ensikertalaisuuteen ja myös rangaistuksen mittaamiseen ja näihin niin sanottuihin paljousalennuksiin eli siihen että rikoksia kannattaa tehdä enemmän niin että saa alennusta

arvoisa puhemies meillä on rikosoikeuden hoidon järjestelmää kehitetty suomessa vuosikymmeniä tiettyyn suuntaan jossa on minunkin mielestäni tiettyjä asioita korjattavana muun muassa tiettyihin ensikertalaisuuskysymyksiin ja muihin liittyy problematiikkaa ja ehdonalaiseen vapautumiseen liittyy tiettyjä asioita joita esimerkiksi muualla euroopassa ei ole käytössä eli olen hyvin perillä tästä järjestelmästä ja nyt kun saamme tämän virkamiesasiantuntija arvion valmiiksi ihan näinä päivinä niin sen jälkeen teemme johtopäätöksen siitä minkälaisia hankkeita tällä vaalikaudella viedään eteenpäin erityinen painopiste on ollut näiden lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tarkastelun osalta ja voin sen sanoa että sinne tulee muutoksia

edustaja meri mainitsi tapauksen jonka itsekin otin muutama kuukausi sitten esille eduskunnan kyselytunnilla ja joka liittyy myöskin lakialoitteeseen jonka eduskunnan valmistellut ja joka muuttaisi mikäli se hyväksyttäisiin rikoslakia siten että raiskauksen kriteeriksi tulisi se että uhri ei ole suostunut nythän teko todetaan raiskaukseksi vain jos on näytetty toteen väkivalta tai sillä uhkaaminen paljon huomiota herättäneessä kymmenen vuotiaan tapauksessa jossa tekijät olivat kaksi aikuista miestä tekoa ei tuomittu raiskauksena nimenomaan siksi että oikeus katsoi että pitäisi näyttää toteen että käytettiin selvää väkivaltaa tai selkeästi uhattiin väkivallalla eli suostumuksen puute ei riittänyt

ota pitkällä tikullakaan kantaa tähän tuomioistuimen ratkaisuun tästä yhdestä raiskaustapauksesta en mitenkään lähde nyt sitä tässä asiassa sen enempää kommentoimaan mitä tulee tähän raiskausten tunnusmerkistön muutokseen

tätä kirjoitustapaa ja tunnusmerkistöä on vuonna kaksituhattaneljätoista viimeksi arvioitu perusteellisesti eduskunnan lakivaliokunnassa ja viime vaalikaudella istuneen oikeusministerin johdolla ja silloin on päädytty siihen että jos nimenomaisen suostumuksen puute nythän pitää muistaa se

kyllä se on tälläkin hetkellä niin että pakottaminen seksuaaliseen tekoon on raiskauksen perustunnusmerkistöä

jälkikäteen lisättäisiin sinne niin siihen liittyy sen on eduskuntakin todennut

keskeisiä isoja ongelmia se ei ole yksinkertainen asia mutta tahtotila meillä kaikilla on että raiskauksista pitää saada rikosvastuuseen ihmiset olen käynnistänyt ministeriössä selvityksen tästä asiasta seuraamme ruotsin tilannetta käymme tutkijoiden kanssa läpi tätä

arvoisa puhemies aina kun lapsi joutuu rikoksen uhriksi niin ollaan erittäin erittäin haavoittuvan tilanteen kanssa tekemisissä viime hallituskaudella laitettiin käyntiin sellainen projekti koottiin muun muassa turkuun osaamista niin poliisin sosiaalityöntekijöitten kuin tuomioistuinten osaaminen yhteen paikkaan puhuttiin niin kutsutusta lapsiasiain talosta siinä tavoite oli se että laitetaan sen lapsen tilanne keskiöön viranomaiset tekevät yhteistyötä keskenään ja saadaan se prosessi niin nopeaksi kuin mahdollista arvoisa ministeri oletteko tutustunut tähän hankkeeseen ja aiotteko viedä sitä eteenpäin tässä maassa
ministeri häkkänen minuutti
arvoisa puhemies yritän minuutissa tässä asiassa mennä eteenpäin olen perusteellisesti tietoinen tästä problematiikasta meillä on monia prosesseja käynnissä rikosoikeudellisesti joissa lapsi ei ei pääse siihen asemaan mikä hänellä pitäisi olla mutta ei myöskään päärooliin mikä ei ei välillä aina pidäkään olla eli

jos perheessä vanhempien välillä tapahtuu väkivaltaa rikoksia niin tämä on aina herkkä kysymys lapsen aseman järjestäminen niin että hänestä ei tehdä liian päähenkilöäkään tietyissä asioissa kuulusteluissa tai muissa mutta toisaalta mennään myös lapsen etu edellä käymme jatkuvasti tätä vuoropuhelua ja nyt tärkeää on kun hallitus vie eteenpäin lasten ja perheiden palvelujen uudistamishanketta että myös nämä palvelut huomioidaan ennalta ehkäisevissä palveluissa

seuraava kysymys

lapsiasiavaltuutettu luovutti tällä viikolla eduskunnalle kertomuksen suomen lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta lapsiasiavaltuutettu kuvailee tilannetta suomessa rakenteelliseksi välinpitämättömyydeksi raportin mukaan hallituksen leikkaukset ovat johtaneet esimerkiksi varhaiskasvatuksessa sekavaan tilanteeseen hallitus onkin kasvattanut ryhmäkokoja heikentänyt hoitajamitoitusta ja lapset jakautuvat kahteen kastiin tulevaisuuden toivomme jakautuvat heihin joilla on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja heihin joilla on vanhempien työllisyystilanteesta johtuva häpeäleima arvoisa rouva puhemies vanhempien elämäntilanne ei saa koskaan vaikuttaa lapsen oikeuksiin kysynkin ministeri grahn laasoselta palauttaako hallitus vihdoinkin kaikkien lasten subjektiivisen ja yhtäläisen päivähoito oikeuden
puhemies suomessa jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vähintään kaksikymmentä tuntia viikossa mikä on viisi tuntia enemmän kuin ruotsissa sen yli varhaiskasvatusta tarjotaan perheille tarpeen mukaan ja lakiin on kirjattu että jos lapsen etu on ja lapsi tarvitsee esimerkiksi sosiaalisista syistä vaikkapa perheeseen liittyvien ongelmien tai lapsen oppimiseen liittyvien havaintojen pohjalta varhaiskasvatusta enemmän sitä tulee lain mukaan ehdottomasti tarjota

puhutaan rakenteellisesta välinpitämättömyydestä puhutaan pois lähettämisen kulttuurista eli siitä osaammeko kohdata perheet ja lapset yksittäisinä ainutlaatuisina ihmisinä ja perheinä ja tapauksina myöskin silloin kun puhutaan vaikkapa vaikeista tilanteista ylisukupolvittuneesta köyhyydestä ja huono osaisuudesta ja niin edelleen ja tähän liittyen hallitus on käynnistänyt lapsi ja perhepolitiikan muutosohjelman jossa pyritään yhteensovittamaan palveluja paremmin

arvoisa rouva puhemies lapsen oikeudet ovat jakamattomat tai ainakin niiden pitäisi olla politiikan perustana on oltava se että lasten eriarvoisuutta lisääviä päätöksiä ei yksinkertaisesti tehdä lapsiasiavaltuutettu kertoo että hallitus on kääntänyt hyvinvointivaltion alisuoriutumisen tilaan me emme enää onnistu nostamaan heikommassa asemassa olevia lapsia mukaan me vihreät emme kannata lasten luokkayhteiskuntaa tähän kehitykseen on puututtava lasten asema kuvaa sitä miten yhteiskunta suhtautuu tulevaisuuteen se kuvaa yhteiskuntamme arvoja kysynkin edelleen ministeri grahn laasoselta mihin kiireellisiin toimiin te ryhdytte jotta jokainen lapsi saisi samat mahdollisuudet hyvään koulutukseen ja

yksi keino jota edistämme on varhaiskasvatukseen osallistuminen eli olen eniten huolissani siitä että ne lapset jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta monesti osallistuvat siihen vähiten eli meillä on pohjoismaiden ja sanoa koko oecd maiden alhaisimpia varhaiskasvatuksen osallistumisasteita ylipäätään hallitus muun muassa tämän vuoden alusta laski merkittävästi varhaiskasvatusmaksuja se tuntuu perheiden kukkarossa helpottaa vaikeaa taloudellista tilannetta ja toi kuusituhattaseitsemänsataa perhettä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin ja nyt käynnistämme kokeilua viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta tässä muutamia

arvoisa puhemies ministeri nosti esiin sen keskeisimmän asian eli osallistumisen varhaiskasvatukseen ja erityisesti niiden lasten osallistumisen jotka eivät tällä hetkellä osallistu täysimääräisesti valitettavasti nämä keinot joita esiteltiin ovatkin sitten menneet pieleen tämä ei ole vain henkilökohtainen mielipiteeni vaan meillä on hiljattainen tammikuussa julkaistu talouspolitiikan arviointineuvoston raportti siinä todetaan hyvin yksiselitteisesti että kyllä nämä maksuttomuuskokeilut tai hinnanalennukset hyödyttävät mahdollisesti työmarkkinatilannetta mutta ne eivät pureudu siihen kysymykseen johon ministeri viittasi eli niiden lasten jotka varhaiskasvatusta eniten tarvitsevat ja ovat haavoittuvimmassa asemassa kysynkin ministeriltä oletteko valmis korjaamaan tätä linjaanne valintoja joita varhaiskasvatuksessa tehdään tämän talouspolitiikan arviointineuvoston raportin perusteella joka on nimenomaan arvioinut näitä tehtyjä politiikkatoimia niin suomessa kuin kansainvälisesti ja päätynyt aivan toisiin lopputuloksiin kuin te
puhemies tästä puheenvuorosta olisi melkein voinut päätellä että te te olette sitä mieltä että varhaiskasvatusmaksuja ei olisi pitänyt alentaa ja tuoda kuusituhattaseitsemänsataa perhettä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin

ajatellaan keskituloista perhettä keskiluokkaa me voimme todeta että kun siellä on perhe jossa on kaksi lasta keskimäärin tuhatkaksisataa euroa enemmän on käytettävissä rahaa näillä perheillä perheen keskeisiin hankintoihin ja

mitä tulee kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perheiden tilanteeseen joita ovat esimerkiksi maahanmuuttajat palveluohjauksella ja lukuisilla eri toimenpiteillä voidaan lisätä näiden perheiden osallistumista varhaiskasvatukseen ja siihen pyrimme erittäin voimakkaasti panostamaan se on myös keskeinen asia kun seuraavalla hallituskaudella toivottavasti pohditaan perhevapaauudistuksen toteuttamista erilaisilla keinoilla muun muassa maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluilla ja muilla pyrimme siihen että saisimme mahdollisimman suuren osan ikäluokasta tulevaisuudessa laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin vielä yhtenä toimena haluan mainita tämän uuden varhaiskasvatuslain joka on lausunnoilla se vahvistaa lapsen etua mutta se panostaa myös varhaiskasvatuksen laatuun ja henkilöstöön

seuraava kysymys vasemmistoliiton eduskuntaryhmä edustaja myllykoski
arvoisa rouva puhemies nyt on lausuntokierroksella eläinsuojelulain uudistus jonka nimeksi on tulossa laki eläinten hyvinvoinnista mutta haluan kysyä ministereiltä voimmeko olla varmoja sen todella edistävän eläinten hyvinvointia eläimet ovat tuntevia olentoja ja suuri enemmistö suomalaisista haluaa eläimille hyvät ja asialliset olot paremmat kuin nykyisellään lakitekstin perusteluissa sanotaan että eläimille pitää taata käyttäytymisen mahdollisuus lausuntokierroksella olevaan lakiluonnokseen on kuitenkin jäänyt juomaveden kokoinen aukko te te olette tekemässä lakia jossa eläimille ei ole juomavettä saatavilla jatkuvasti eikö juomavesi ole lajityypillinen tarve eläimille arvoisa ministeri leppä tuhansien järvien ja runsaiden vesivarastojen

arvoisa rouva puhemies eläinten hyvinvointilaki jo nimenä kertoo miten laaja alaisesta kysymyksestä on tässä tapauksessa kyse me haluamme tuoda nyt paljon muutakin eläinten hyvinvointiin liittyvää asiaa kuin pelkkä kipu ja särky haluamme tuoda kokonaisen hyvinvoinnin on se lähtökohta koko lainsäädännön uudistukselle ja tälle lausuntokierroksella olevalle luonnokselle mitä tulee juomaveteen totta kai se on päivänselvää se on koko elämisen perusedellytys että vettä on sitä pitää tarjota se on niin jo nykyisellään se on myöskin jatkossa sitä sitten miten ja millä tavoin se on kirjattuna lakiin nyt on aikaa antaa palautetta tuosta lausuntokierroksella olevasta eläinten hyvinvointilaista sen pohjalta tuo lausuntokierros on aito

mikä antaa valitettavan ruman kuvan hallituksen suhtautumisesta eläinten hyvinvoinnin edistämiseen suhtautuminen korostaa ennemminkin vähättelyä eläinten hyvinvoinnista voimmeko nyt luottaa että lausuntokierroksen jälkeen lakiluonnokseen tulee huomioiduksi asiantuntijoiden näkemykset niin että saamme kitkettyä tästä maasta esimerkiksi villinä ja vapaana rehottavan koirien pentutehtailun ja niin ettei koirien jalostus palvele ihmisten mieltymyksiä vaan koiran hyvinvointia ja niin että julmat eläinrääkkäystapaukset eivät voi uusiutua samojen käsien kautta tai että pieniä porsaita ei kastroida puuduttamatta suomalaiset haluavat eläimille paremmat niin myös eläinlääkärit evira eläinsuojelujärjestöt ja vasemmistoliitto

arvoisa puhemies kaikkiin noihin kysymyksiin voin vastata kyllä jokainen noista asioista on mukana luonnoksessa ja niin kuin äsken totesin niin vielä lausuntokierroksen jälkeen me arvioimme onko tarvetta vielä parantaa tuota lausunnolla olevaa tekstiä valtuutetun osalta me olemme lähteneet siitä että kun meillä on viranomaisverkosto valvomassa eläinsuojeluasiaa me olemme vahvistaneet sitä jo nyt ja tämän uuden lain myötä viranomaisille tulee uusia valtuuksia jotka ovat ihan oikein niin pitääkin olla samalla kiinnitämme erityistä huomiota viranomaisten väliseen tiedonkulkuun tiedonvaihtoon niin että sinne ei katvealueita tule ja on totta että joiltain osin on tapahtunut niin että eri viranomaiset eivät ole tienneet asiasta ja siksi tuossa uudessa laissa nimenomaan tätä painotetaan ja tämä on nostettu myöskin siellä keskiöön on paljon parempi se että meillä on eri puolilla

heidän kokemaansa kärsimystä lain tavoitteena on taata taata lajityypillinen käyttäytyminen mutta valitettavasti monessa kohtaa tästä kyllä jäädään se johtuu siitä että kuten on kerrottu lain tavoitteena on tehdä uudistus joka ei saa maksaa mitään ja ja silloin on selvää että olosuhteita ei voida parantaa kysynkin ministeriltä miten esimerkiksi näette että turkiseläimet pystyvät nykyään

arvoisa puhemies jos aloitan tuosta viimeisestä laiduntamisesta en ymmärtänyt mitä tarkoitatte miten pystyvät hoitamaan hoitamaan käyttäytymistään totta kai niin kuin tähänkin asti laiduntaminen on äärimmäisen tärkeä tärkeä osa kaikkien tuotantoeläinten elämää se on ihan päivänselvä asia ei ei siihen puututa millään tavalla ei sitä rajoiteta päinvastoin sitä edesautetaan sillä että me tulemme ilman muuta määrittelemään ja moni ala on jo määritellyt paljon paljon tiukemmat hyvinvointikriteerit niin laiduntamisen osalta kuin monen muunkin osalta kuin mitä pelkkä laki on se on todella tärkeä ja hyvä asia siitä olen täysin samaa mieltä että nyt voimassa oleva laki ja sen jälkeen tullut tutkimustieto pitää ottaa huomioon sitä on tässä otettu huomioon ja otetaan jatkossakin sitä tulee jatkuvasti uutta ja sen vuoksi tuon eläinten lajityypillisen käyttäytymisen pitää olla mahdollista ja se ei ole siitä hoitomuodosta siitä rakennuksesta kiinni vaan se on siitä hoidosta se on meistä ihmisistä kiinni sen takia näiden pitää olla sopusoinnussa keskenään niin että kun ihminen voi hyvin eläin voi hyvin ja päinvastoin

jotta kaikki kysymyksen esittäjät saavat puheenvuoron otetaan aina nopsalla tahdilla seuraava kysymys ruotsalainen eduskuntaryhmä edustaja strand

maakuntavaalit siis pidetään ainakin näillä näkymin lokakuussa ja oikeusministeriössä valmistaudutaan vaalijärjestelyihin erittäin tiukasta aikataulusta huolimatta samalla tiedämme että euroopan neuvosto suosittelee että lainsäädännön tulisi olla voimassa vähintään vuosi ennen vaaleja

arvoisa puhemies vaalien siirtämisestä käydään paljon keskustelua mutta sitäkin tärkeämpää on keskustella myös vaalien sisällöstä nyt käsittelyssä on merkittävä uudistus jota viime vaalikaudella olivat tekemässä myös oppositiopuolueet vaalijärjestelmän uudistaminen tällaisen reformin yhteydessä vaatii joka tapauksessa uuden tilanteen ja siihen sopeutumista ei ole sellaista tilannetta tulossa jossa tehtäisiin merkittäviä hallintojärjestelmän muutoksia tai tehtäväsisältöjen muutoksia kuntakentässä maakuntakentässä tai vaikkapa eduskuntatason tietyssä päätöksenteossa jossa tavallaan kaikki asiat olisivat vuosikausia etukäteen tiedossa vaalit ovat tulossa ne ovat lokakuussa kaksituhattakahdeksantoista ja eduskuntavaalit pidetään sen jälkeisenä keväänä
ja ministeri vehviläinen haluaa vielä tähän haluan täydentää
oikeusministerin puheenvuoroa siltä osin että kun hallitus on linjannut että tämä uudistus halutaan voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä niin maakuntavaalit on pidettävä ensi syksynä jotta ensimmäiset maakuntavaltuustot

kokonaisuuden joka on jo lähes vuoden verran ollut täällä käsiteltävänä ja ja myös valinnanvapauslaki tulee lähiviikkoina käsiteltäväksi
seuraava kysymys kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä päivi räsänen
arvoisa puhemies kysymykseni koskee päiväkotien henkilöstömitoitusta helsinkiläinen lastentarhanopettaja kertoi ylen uutisessa että ei laittaisi omaa lastaan päiväkotiin jossa hän itse työskentelee ja perusongelma on liian pieni henkilöstömitoitus liian suuret lapsiryhmät jotka aiheuttavat kaoottisen tilanteen päivähoitoon ja hallitushan on ihan omilla päätöksillään ajanut varhaiskasvatuksen tasoa alas suurentamalla ryhmäkokoja kun te ministeri grahn laasonen olette pontevasti ajanut perhevapaauudistusta joka tosin nyt on kariutunut painopistettä siirrettäisiin pienten lasten kotihoidosta kunnalliseen päivähoitoon niin oletteko ajatellut sitä että monet perheet valitsevat kotihoidon sen takia että päiväkodeissa hoidon ja varhaiskasvatuksen laatu on heikkoa eli ei ole sitä korkeatasoista varhaiskasvatusta josta puhutaan aiotteko korjata vahingolliseksi osoittautuneen päätöksen varhaiskasvatuksen ryhmäkoosta

puhemies varhaiskasvatus on suomessa tarkkaan säänneltyä ja myöskin kansainvälisesti vertailtuna hyvinkin korkeatasoista niin että meidän päiväkodeista voidaan olla ylpeitä ja siellä ammattilaiset tekevät töitä jokapäiväisesti sen itsekin todistan asiakkaana ja varhaiskasvatuksen kehittämisen kehittämisen kärkenä meillä on paitsi se mainittu osallistumisaste myöskin varhaiskasvatuksen tällä hetkellä lausuntokierroksella on uusi varhaiskasvatuslaki joka alleviivaa henkilöstön osaamista sen merkitystä varhaiskasvatuksen laatuun ja tuo lapsen edun ensisijaisuuden varhaiskasvatuksen jokapäiväiseen suunnitteluun samoin tällä hallituskaudella on toteutettu viety eteenpäin sitä että jokaisessa jokaisessa päiväkodissa tällä hetkellä suunnitellaan toimintaa hyvin tarkasti mitä tulee henkilöstömitoituksiin tällä hetkellä niin olemme siitä valitettavasti ministeriöönkin saaneet huolestuneita viestejä ja ne johtuvat siitä että että näitä lakiin kirjattuja sääntelyjä ei noudateta kaikissa kunnissa täsmällisesti

seuraava kysymys keskustan eduskuntaryhmä edustaja torniainen arvoisa puhemies
olemme saaneet lähes joka puolelta suomea aivan aiheellista palautetta tiestömme heikosta talvikunnossapidosta tiet ovat olleet joko auraamatta tai vaarallisen liukkaita kansalaiset ja ammattiautoilijat ovat todellakin aidosti huolissaan liikenneturvallisuudesta

arvoisa rouva puhemies talvikunnossapito on todella aiheuttanut paljon palautetta niin ammattiliikenteen kuin yksittäisten autoilijoidenkin toimesta olemme päätyneet esittämään ja toteuttamaankin kolmen tasoista toimenpidettä ensin olemme siirtäneet ja kohdentaneet kaksi miljoonaa euroa talvikunnossapitoon tätä talvea varten vielä ja sillä nostetaan talvihoitoluokkaa noin tuhannellakolmellasadalla kilometrillä teitä siinä pyritään myös tehostamaan valvontaa ja huolehtimaan myös ennakoivista toimenpiteistä paremmin toinen toimenpide on se että huolehdimme siitä että laissa maanteistä ja liikennejärjestelmästä määritellään kriteerit palvelutasosta ja valvonnasta tämä lakiesitys on eilen lähtenyt lausuntokierrokselle ja se antaisi tulevaisuudessa enemmän selkänojaa ja myöskin rakenteellista parannusta meidän ja yleensäkin tien kunnossapitoomme kolmas toimenpide on huolehtia siitä että meillä on läpinäkyvät ja hyvät urakointimallit joissa sovitaan näistä toimenpiteistä joilla teitä pidetään kunnossa nämä laitetaan toimeen niin että ensimmäiset urakat kilpailutetaan tältä pohjalta jo lokakuussa tänä vuonna

kokoomuksen eduskuntaryhmän kysymys edustaja outi mäkelä
arvoisa puhemies kuten jo edellä oli puhetta lokakuu ja maakuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia ja ehdokasasettelu on ympäri suomea jo käynnistynyt vaalikelpoisuutta koskeva sääntely on kuitenkin aiheuttanut epäselvyyttä rajaus esityksessä kun on huomattavasti tiukempi kuin nykyisissä kunnallisvaaleissa esityksen mukaan vaalikelvoton on henkilö joka on sosiaali ja terveydenhuollon palveluja ja muita maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavassa yhtiössä tai säätiössä johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa

tämä kysymys on kyllä aiheellinen vaalikelpoisuusasia on maakuntalaissa säädelty ja tämä liittyy siihen mitä siellä sanotaan ja se on täällä ollut nyt jo vuoden verran käsittelyssä hallintovaliokunnassa mutta käsitykseni mukaan keskustelua on käyty hallintovaliokunnan ulkopuolella sen voin sanoa että myös valtiovarainministeriö omassa vastineessaan jo vuosi sitten kesällä kiinnitti tähän huomiota kun sitä kysyttiin onko tämä säätely aivan tiukkaa ensinnäkin on todettava se että säätely lähtee sen takia aika tiukkana että maakuntavaltuustot tulevat päättämään

palveluvalikoimasta ynnä muusta ja sen takia on lähdetty tiukasta rajauksesta mutta olen myös saanut paljon palautetta siitä että ne ovat liian tiukat vaikka yksinyrittäjän ja pk sektorin näkökulmasta sen takia olen valmis siihen että jos täällä löytyy sellaista tahtoa että sitä katsotaan uudelleen niin se on mahdollista mutta samalla on katsottava niitä esteellisyyssäännöksiä että ne ovat riittävän tiukat

yhteisymmärrystä ja pelisääntöjä siitä että istuvat kansanedustajat eivät asettuisi ehdolle maakuntavaaleissa mitä hallitus ja arvoisa oikeusministeri periaatteellisesti ajattelevat tästä onko järkevää että meillä on samat päättäjät jopa kolmella eri tasolla

demokraattista järjestelmää harjoitetaan nyt useilla eri paikallistasolla päätetään tietyistä yhteisistä asioista eri asioista maakuntavaaleissa eri asioista eduskuntavaaleissa ja euroopan tasolla vielä eri asioista jopa presidentin valinnoissa tietyistä muista asioista perustuslaillinen oikeus ihmisillä osallistua yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamiseen on äärimmäisen kova oikeus sitä ei pidä kovin kevyin perustein rajata ei lainsäädännöllä mutta ei myöskään ehkä tästä talosta lähtevillä suosituksilla toinen asia on se mitä puolueet sitten omissa toimenpiteissään haluavat tehdä mutta en lähtisi ainakaan oikeusministerinä edistämään sellaisia hankkeita joissa rajataan tietyin perustein joidenkin ihmisten osallistumista esimerkiksi sote palveluista päättämiseen omalla kotiseudullaan ne ovat tärkeitä palveluja ja ne ovat monelle äänestäjälle erittäin suuri kysymys samoin olla kotikunnan sivistyspalveluista päättäminen eli kaksi organisaatiota joissa on eri tehtävät rajaus on hyvin vaikea kysymys en lähtisi sitä

puhemies panin tuossa aikaisemmin merkille kun oikeusministeri toivoi että keskustelua siirrettäisiin vaaliajankohdasta sisältökysymyksiin tämä on varmaan ihan hyvä toive sitten täytyy vain muistaa että ei ole hyväksytty vielä yhden yhtä lakia joka antaisi näille tuleville maakunnille sen sisällön tai sen tehtäväkehikon jota nämä valittavat päättäjät tulevat tekemään se on aika hyvä pitää mielessä mutta

nyt kun niin ponnekkaasti vaalit halutaan lokakuussa pitää ja oikeusministeriö on tässä useaan otteeseen kuitenkin ollut huolissaan vaaliosallistumisesta ja oikeusministeriö on kampanjaa käynnistämässä siksi että suomalaiset sitten sankoin joukoin lokakuussa menisivät uurnille ja äänestäisivät niin ehkä tähän kyselytunnin loppuun sopii sellainen kysymys että miten ihmeessä te tämän teette että saatte suomalaiset kiinnostumaan maakuntavaaleista
onko ministeri häkkänen olkaa hyvä arvoisa puhemies
ei ole nyt mitään erityistä kampanjaa on vain yleinen laaja huoli siitä että läntisissä demokratioissa yksi keskeisimpiä yhteiskuntajärjestelmiä uhkaavia ilmiöitä on matala äänestysaktiivisuus tänään julkaisimme oikeusministeriössä niin sanotut kuntademokratiaindikaattorit joista voi lukea erittäin surullista kehitystä erityisesti nuorempien ikäluokkien osallistumisesta demokraattiseen järjestelmään tämä uhka on sen takia vakava että kymmenen viiva kahdenkymmenen vuoden päästä meillä on liian suuri osa ihmisiä jotka eivät mitenkään enää osallistu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja se on tämän salin yhteinen huoli jos luottamus ja legitimiteetti katoaa poliittiselta järjestelmältä silloin yleensä historiassa on tapahtunut hankalia asioita

täällä sanotaan ettei ole lakeja täällä on yli neljäkymmentä lakia jo hyväksyttävänä ja kun pidämme huolen siitä että saamme ne hyväksyttyä touko kesäkuun vaihteessa niin meillä on aivan suuret mahdollisuudet ja näin täytyy olla että vaalit saadaan pidettyä syksyllä ja sitten maakunnat aloittavat ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia

arvoisa puhemies eduskunnassa on ollut lähes vuoden ajan käsittelyssä yli neljäkymmentä lakia maakunta ja sote uudistukseen liittyen käsittelyssä ovat jo päälait muun muassa maakuntalaki sote järjestämislaki kuntien valtionosuuslaki maakuntien rahoituslaki sekä uudistuksen voimaanpanolaki maaliskuussa käsiteltäväksi tulee sote sote valinnanvapauslaki sekä maakuntauudistuksen täytäntöönpanolaki ja valtion lupa ja valvontavirastoa luovaa koskeva laki myöhemmin keväällä käsiteltävänä ovat vielä alue ja kasvupalvelulaki sekä maantielaki

a pykälässä säädetään myöntää takauksia kuntien suoraan tai välillisesti omistamien tai kuntien määräysvallassa olevien luottolaitosten käytännössä siis kuntarahoituksen sellaiselle varainhankinnalle jota käytetään antolainaukseen kunnille ja kuntayhtymille sekä kuntien kokonaan omistamille tai niiden

noin yhdeksänkymmentäviisi prosenttia on nykyisten sairaanhoitopiirien lainoja sairaanhoitopiirien kuntayhtymien luotoista noin viisikymmentä prosenttia on käytettävissä olevien tietojen mukaan tällä hetkellä kuntarahoitus oyjn luotottamia ja siten välillisesti kuntien takauskeskuksen takaamia siirtyvien luottojen määrä on jo vuoden kaksituhattakuusitoista lopusta kasvanut ja tulee kasvamaan myös jatkossa erityisesti sairaalainvestointien vuoksi uusia investointilupia on nyt hallituksen esitystä annettaessa myönnetty noin yhden pilkku kuuden miljardin euron edestä voimassa olevasta kuntien ja sen seurauksena kuntarahoitus oyjn lainaehdoista johtuu että kuntarahoitus oyjn myöntämiä luottoja ei voida ilman lainsäädäntötoimenpiteitä siirtää tuleville maakunnille ja edelleen maakuntalain kuudessatoista luvussa tarkoitetulle maakuntien palvelukeskukselle

valtiontakaus joten riski sille että lainat jäisivät hoitamatta on äärimmäisen vähäinen tästä johtuen esitys ei myöskään lisää takauskeskuksen ja sitä kautta sen jäsenkuntien riskejä sairaanhoitopiirien luottojen osuus kuntarahoitus oyjn koko luotonannosta oli vuoden kaksituhattakuusitoista lopussa noin neljä prosenttia suhteellinen osuus tulee todennäköisesti kasvamaan vuoden kaksituhattayhdeksäntoista loppuun mennessä mutta pysymään kuitenkin maltillisena arviolta kuudessa viiva seitsemässä prosentissa sosiaali ja terveydenhuollon valinnanvapauteen liittyvät kysymykset tulevat ratkaisemaan miten erityisesti perusterveydenhuoltoon liittyvät investoinnit tullaan jatkossa toteuttamaan nyt esitettävän muutoksen ei voida katsoa muuttavan kuntien takauskeskusjärjestelmän kautta toteutettavan varainhankinnan volyymia niin merkittävästi että järjestelmän voitaisiin katsoa tästä vaarantuvan takausjärjestelmää ei käytetä taloudellisen toiminnan rahoittamiseen siirtyvissä on kyse käytännössä myönnetyistä lainoista ja rahoituksen käyttötarkoitus ei muutu kyse on ei taloudelliseen toimintaan myönnetyistä lainoista eikä esitys ole siten ristiriidassa eu kilpailulainsäädännön kanssa tämä esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä virkatyönä ja siitä on pyydetty asianmukaiset lausunnot ja todettakoon että tämä laki astuu voimaan samaan aikaan kun muu sote ja maakuntalainsäädäntö arvoisa

tähän olennaisesti liittyy nimenomaan maakuntien mahdollinen verotusoikeus mistä nyt myös selvityksiä ollaan tekemässä tämähän liittyy sitten pitkälti maakuntien itsehallintoon kun ajattelemme itsehallinnon peruspilareita niin siellähän on oikeastaan kolme ensimmäinen on vaalit sitten toinen on yleinen toimiala ja kolmas on verotusoikeus nämä vaalithan tässä jo tulevat ja sitten kysymys kuuluu mitä tälle verotusoikeudelle tapahtuu yleistä toimialaa nyt ei aivan tule mutta aika laaja tehtävävalikoima ja kun sitten tätä itsehallinnon tulevaisuutta mietitään niin varmaan aika loogista olisi sitten pohtia myös verotusoikeutta siitä päästään siihen että sellaisessa tilanteessa jossa näin kävisi olisi varmaan aika loogista että nämä maakunnat olisivat kuntarahoituksen jäseniä ettei meidän tarvitsisi rakentaa tähän maahan tuplasysteemejä

arvoisa puhemies oikeastaan edustaja räsänen kysyi juuri täsmälleen sen täsmennyksen jota itsekin ajattelin jos tulevina vuosikymmeninä kaksikymmentä viiva kolmekymmentä luvuilla tulevaisuudessa mennään siihen että maakunnille tulee verotusoikeus niin voisivatko sitten siinä tapauksessa nämä maakunnat olla tämän takauskeskuksen jäseninä nyt kun kuitenkin on oletettavissa kun ajatellaan väestönmuutosta ja tätä kehitystä että ehkä kuntien tehtävät enenevässä määrin tulevaisuudessa tulevat vähenemään ja ja se kuntaliitosten tarve maakuntauudistuksen myötä ikään kuin poistuu niin tavallaan maakunnat ottaisivat kuntien paikan olisiko tämä silloin mahdollinen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

arvoisa herra puhemies kyseessä on siis lakialoite laiksi työsopimuslain neljän luvun kuudennen pykälän muuttamisesta lakialoitteeni sai hieman yli kaksikymmentä allekirjoitusta yli puoluerajojen ja se kyllä ilahduttaa minua suuresti kyseessä on aika pieni lainmuutos mikä tarkoittaisi sitä että vanhemmilla työntekijällä olisi oikeus tilapäiseen enintään neljän päivän pituiseen hoitovapaaseen alle kaksitoista vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti nykyisin laki on että alle kymmenen vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti tämmöinen oikeus on elikkä yhden sanan muutos lakiin mutta erittäin suuri merkitys näille lapsille ja perheille heidän arjessaan tänään on keskusteltu lapsista perheistä ja heidän oikeuksistaan ja kävimme myös eilen äitiyslain osalta kiivasta ja aika tunteikastakin keskustelua lapsista ja heidän oikeuksistaan katson että kun nykyään oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen on vain alle kymmenen vuotiaiden lasten vanhemmilla niin se ei palvele sitä tarvetta mikä suomalaisilla perheillä äkillisesti sairastuneen lapsen tilanteessa on monessa lapsiperheessä etenkin näin talvikautena tilanne on aika hankala kun sekä lapset että välillä vanhemmat sairastavat lapset ovat yksilöitä osa pärjää hyvin itsekseen mutta varsinkin kovassa kuumeessa tai noroviruksen kourissa on todella vaikeaa olla yksin koko päivä ilman vanhemman hoivaa moni vanhempi kokeekin ettei kymmenen vuotias ole vielä tarpeeksi vanha sairastamaan yksin lakia kierretään muun muassa jäämällä itse sairauslomalle työsopimuslain muuttaminen niin että vanhempien oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen jatkuisi kaksi vuotta nykyistä pidempään olisi ennen kaikkea siis lasten etu lapsella on sairastuessaan oltava oikeus hyvään hoivaan ja aikuisen läsnäoloon oikeudessa tilapäiseen hoitovapaaseen on myös muunlaisia perheiden yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia tilapäisen hoitovapaan palkallisuus vaihtelee työehtosopimusten mukaan lisäksi osa työnantajista saattaa vaatia heti ensimmäiseltä päivältä lääkärintodistuksen tämä saattaa johtaa täysin kohtuuttomiin tilanteisiin kun oksennustaudissa olevaa lasta joudutaan viemään puolikuntoisena

lääkäriin työn ja perheen yhteensovittamisesta kuulee paljon kauniita puheita myös tässä meidän täysistuntosalissa mutta tätä yhtälöä tällaiset työnantajien koventuneet asenteet eivät helpota tippaakaan toivon että vaikka tässä lakialoitteessa on alle sata allekirjoitusta niin siihen suhtauduttaisiin myönteisesti kunta alalle ovat työmarkkinajärjestöt nyt sopineet että tähän tilapäiseen hoitovapaaseen oikeuttava ikäraja nostetaan kymmenestä vuodesta kaksitoista vuoteen mutta se olisi hyvä saada lakiin tähän työsopimuslain neljän luvun kuudenteen pykälään jotta kaikilla lapsilla olisi yhtäläiset ja yhdenvertaiset oikeudet

arvoisa herra puhemies hyvin tuo esille sen että tämä on jo käytäntö eräissä työmarkkinajärjestöissä ja pidän sitä oleellisen tärkeänä osana juuri siinä hetkessä kun on kysymys äkillisestä sairastumisesta mihinkä ei voi varautua eli minun mielestäni on erittäin selvää että meillä pitää olla mahdollisuus huolehtia siitä lapsesta mikä se päivien lukumäärä mutta sillä hetkellä kun lapsi sairastuu ei ole oikeastaan ketään muuta ei meillä ole semmoista instanssia että me voisimme auttaa lasta ilman että tällä ei ole työsopimuslain turvaa niin että vanhempi voi tehdä sen pelkäämättä oman työsuhteensa puolesta ja siinä mielessä kannatan ja rohkaisen valiokuntaa käsittelemään tätä aidosti juuri sen esimerkin pohjalta ja kuulemaan nimenomaan kunta alan puolen sopijaosapuolia että mitä tämä on tarkoittanut mitkä tämän kustannukset ovat koska en usko etteikö näitä kustannuksia voi arvioida sen sen perusteella olisi lapsen etu kyllä tämä tuo myös perheille juuri sitä oikeaa turvaa vastata vanhemmuudesta ja mahdollistaa äkillisesti sairastuneen lapsen hoiva
keskustelu asiasta päättyi

arvoisa herra puhemies en halua tietenkään pitkittää keskustelua mutta kiitos edustaja myllykoskelle siitä kannatuksesta jonka toitte esille tietysti vielä tässä vaiheessa kun tätä tilapäistä hoitovapaata käsitellään haluan tuoda esille myös sen että sitähän ei voi pitää mikäli toinen vanhemmista on jostakin syystä kotona esimerkiksi työttömänä tai opintovapaalla vaan se tarkoittaa käytännössä sitä että molemmat vanhemmat ovat työssä ja eivät ole vapaapäivillä tänä päivänä yksi ongelma on on ollut se että pitää hankkia myös siltä toiselta osapuolelta työnantajalta todistus siitä että toinen todellakin on töissä ja tähän byrokratiaan olisi syytä kyllä tuoda helpotusta ja luottamusta työntekijöiden ja työnantajien välille mutta todellakin niin kuin edustaja myllykoski tuossa totesi toivomme että tämä lakialoite etenisi valiokunnassa ja että saisimme todellakin tämmöisen yhdenvertaisuusnäkökulmasta olevan asian vietyä yhdessä eteenpäin on ollut ilahduttavaa että tässä on sekä keskustan edustajia että perussuomalaisten edustajia lakialoitteen takana että tällä on aika laaja poliittinen yhteisymmärrys oppositio ja hallituspuolueiden välillä toivon että tämä lapsen näkökulma tässä jatkokäsittelyssä korostuisi kiitos